Mutta kuten usein unionissa, komission monimutkainen himmeli kasvoi nytkin entistä monimutkaisemmaksi ja sekavammaksi ja näin myös alkuperäisen ajatuksen kannalta tehottomaksi.

Tiukimmat viherryttämisvaatimukset olisivat lopettaneet maatalouden kokonaan osista Eurooppaa.

Hyvien ja puhtaiden tavoitteiden toteutumiseksi olisin mielelläni nähnyt jo tällä kierroksella selkeämmän kahtiajaon luomutuotannon ja tehotuotannon välillä. Tulevaisuudessa meidän pitää tehdä viherryttäminen satsaamalla luomuun, kun samaan aikaan turvaamme sen, että suuret yksiköt tuottavat markkinoiden tarvitseman massatuotannon.